Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tukeneet EUn päästövähennyksen tiukentamista 30 prosenttiin Kyse on sekä ihmiskunnan tulevaisuudesta että omasta edustamme, eli siitä, miten pysymme kilpailukykyisenä siinä energiatekniikan murroksessa, joka on käynnistynyt. Jotta EU olisi uskottava ilmastojohtaja, sen tulisi Cancúnissa ajaa aitoa ilmastonsuojelua eikä uusia porsaanreikiä.

Näyttää siltä, että EU on hyväksymässä metsänielujen vertailutasoksi tulevaisuusennusteet, jotka väistämättä ovat mielivaltaisia. Tämä loisi uudenlaista kuumaa ilmaa teollisuusmaille eikä aivan vähän. Tämä uusi kuuma ilma voisi olla kolmesta viiteen prosenttia teollisuusmaiden kaikista päästöistä eli samaa suuruusluokkaa kuin kaikkien teollisuusmaiden yhteenlaskettu päästövähennysvelvoite Kioton sopimuksen alla vuoteen 2012 mennessä. Toinen heikko kohta EUn linjassa on päästövähennysten ulkoistaminen kehitysmaihin CDM mekanismin kautta. On lyhytnäköistä, mutta myös reilun kilpailun kannalta epäviisasta, jos CDMn kautta tuemme esimerkiksi Kiinassa niitä teollisuudenaloja, jotka täällä valittavat hiilivuodon riskistä. Projektipohjaiset päästöhyvitykset tulisikin rajoittaa köyhimpiin kehitysmaihin.